Se loukkaa ja rikkoo oikeutta elämään se on tekona peruuttamaton. Tiedot Afzal Gurun oikeudenkäynnin epäselvyyksistä asettaa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon erityisen kyseenalaiseksi. Jokaiselle syytetylle tulee taata oikeus puolustukseen sekä tehokkaat oikeussuojakeinot. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kaikki sitoutuneet kuolemanrangaistuksen pysyvään poistamiseen kaikissa olosuhteissa. Kuolemanrangaistus on vastoin unionin arvoja. EUn jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan myös Euroopan perusoikeuskirjaa, jonka nojalla ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä teloittaa. Tämä yksiselitteinen sääntö ohjaa unionin omaa ulkopolitiikkaa. Euroopan ulkosuhdehallinnon sekä Intiassa toimivan EU edustuston lisäksi jokaisen jäsenvaltion nostaa kuolemantuomion lopettaminen esille myös kahdenvälisissä vuoropuheluissa Intian kanssa.